Arvoisa puhemies, liikenne ja matkailuvaliokunnan neuvottelijana haluan lämpimästi kiittää esittelijöitä erittäin hyvästä ja tasapainoisesta esityksestä. Tässä on ilman muuta kaikkein tärkein asia se, että parlamentti hyvin laajasti kannattaa sitä, että Euroopan horisontti ohjelman budjettia nostettaisiin 50 prosenttia verrattuna nykyiseen budjettiin, eli 120 miljardiin euroon. Se on mielestäni kaikkien tärkein asia tässä tulevassa ohjelmassa, koska tiedämme, että nykyisen ohjelman suurin ongelma on se, että noin puolet erittäin laadukkaista hakemuksista ei ole saanut tutkimusrahoitusta, koska hakemuksia on niin paljon ja rahoitus on riittämätön. Toivon todellakin, että parlamentti pystyy viemään loppuun saakka tämän hyvin kunnianhimoisen tavoitteen, jotta pystymme nostamaan rahoituksen määrää, koska tiedämme, että kysyntää ja tarvetta on, ja toisaalta olemme Euroopassa tehneet jo vuosia sitten linjauksen siitä, että bruttokansantuotteesta kolme prosenttia pitäisi käyttää tutkimukseen ja tuotekehitykseen Euroopassa. Olemme kaukana siitä tavoitteesta, joten on tärkeää että, nyt lisäämme rahoitusta, jotta meidän teollisuutemme on tulevaisuudessa kilpailukykyinen, ja jotta voimme vastata isoihin globaaleihin haasteisiin, joista ilmastonmuutos on yksi akuuteimmista tällä hetkellä.